Arvoisa puhemies, minä olen ollut Egyptissä monta kertaa viime vuosina ja tavannut oikeastaan kaikki mahdolliset osapuolet vallankumousneuvoston jäsenistä poliittisiin ryhmiin, feministiunioniin, kansalaisjärjestöihin, ihmisoikeusjärjestöihin ja muslimiveljeskuntaan.

Sille demokratia on vain lakitoimitus, eikä se tunnista tyranniaa ja ihmisoikeuksia polkevaa järjestelmää ajoissa, kun se vain tuijottaa vaalitulosta. Fakta on, että demokraattisesti valittu muslimiveljeskunta lakkasi olemasta demokraattinen heti, kun se päästi valtaan. Sitä ei kiinnostanut demokratia vaan sitä kiinnosti kontrolli, ja siksi valtaosa palautteesta tällä kertaa oli se, että tukekaa meitä nyt, tukekaa uutta perustuslakia, tukekaa sitä, että me haluamme oikeasti demokratian tielle! Siksi meidän täytyy hakea yhteistyötä egyptiläisten kanssa juuri nyt.